Arvoisa puhemies, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on ihmisoikeuspuutteita. Sitä kai ei kukaan tässä salissa kiellä, ja emme saa ummistaa niiltä silmiämme, vaikka tällä hetkellä maassa käydään varmasti taistelua myöskin äärifundamentalisteja kohtaan.

Asioita tulkitaan islamististen lakien mukaan ja naisilla ei ole mahdollisuutta saada siviilioikeuteen perustuvaa oikeudenkäyntiä. Samoin myös täällä on tuotu esille siirtotyöläisten heikko asema ja lähestulkoon vailla oikeuksia oleva tilanne. Erityisesti ihmisoikeustilanteesta haluaisin nostaa esille kokoontumisvapauden ja myös ilmaisuvapauden, koska viranomaiset ovat tukahduttaneet monia ihan rauhanomaisia mielenosoituksia ja pidättäneet aktivisteja, ja ihmisoikeuksien puolustajat ja hallituksen kritisoijat kohtaavat hyvin monenlaista vastustusta.

Näissä tilanteissa tarvitaan parannusta, vaikka samanaikaisesti on tietenkin pidettävä huolta, että maa ei liu'u äärifundamentalistien käsiin.